päiväjärjestyksen kolmantena asiana on kansliatoimikunnan täydennysvaali totean että vaali on yksimielinen

ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen neljäs asia käsittelyn pohjana on perustuslakivaliokunnan mietintö kaksi nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä

kiitos arvoisa rouva puhemies tässä hallituksen esityksessä ehdotetaan että eduskunta hyväksyisi joulukuussa kaksituhattayksitoista tehdyn lapsen oikeuksia koskevan yleissopimuksen valinnaisen pöytäkirjan valitusmenettelystä ja lisäksi tähän sisältyisi lisääntyvä tutkintamenettely suomi on allekirjoittanut tämän pöytäkirjan helmikuussa kaksituhattakaksitoista ja pöytäkirja on tullut kansainvälisesti voimaan huhtikuussa kaksituhattaneljätoista sitten esittelisin vähän taustaa tälle sopimukselle

ykssa vuonna tuhatyhdeksänsataakahdeksankymmentäyhdeksän hyväksytty yleissopimus lapsen oikeuksista tuli suomessa voimaan vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäyksi tämä yleissopimus sisältää kansalais ja poliittisia oikeuksia kuten oikeus kansalaisuuteen sekä myös taloudellisia sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia kuten oikeus opetukseen ja oikeus vaikuttaa kehitystasonsa mukaisesti omiin asioihinsa sopimus velvoittaa suojaamaan lasta seksuaaliselta ja muulta hyväksikäytöltä sekä turvaamaan lapsen aseman oikeudenkäynnissä ykn yleiskokous on myös hyväksynyt kaksi lisäpöytäkirjaa vuonna kaksituhatta toinen

joka on tullut suomessa voimaan kaksituhattakaksi koskee lasten osallistumista aseellisiin selkkauksiin ja lasten myyntiä lapsiprostituutiota ja lapsipornografiaa

on tullut suomessa voimaan kaksituhattakaksitoista tämän sopimuksen mukaan osapuolet eli valtiot ovat sitoutuneet ryhtymään toimenpiteisiin pöytäkirjojen ja tämän sopimuksen takaamien oikeuksien toteuttamiseksi sopimuksen täytäntöönpanoa valvoo lapsen oikeuksien komitea jolle sopimusvaltiot toimittavat määräaikaisraporttinsa sopimusvelvoitteiden kansallisesta täytäntöönpanosta nyt käsiteltävänä olevassa asiassa pyritään edelleen tehostamaan yleissopimuksen toimeenpanoa parantamaan lasten oikeusturvaa ja vahvistamaan lasten oikeuksien asemaa oikeudellisesti velvoittavina ihmisoikeuksina nyt luodaan yksilövalitusjärjestelmä ja annetaan lapsen oikeuksien komitealle toimivalta käsitellä yksityisten henkilöiden tai henkilöryhmien tekemiä tekemiä valituksia pöytäkirjalla luodaan valtiovalitusjärjestelmä jossa sopimusvaltio voi saattaa tutkittavaksi toisen sopimusvaltion väitetyn yleissopimuksen velvoitteiden loukkauksen lisäksi luodaan tutkintamenettely jossa lapsen oikeuksien komitea voi tutkia tietoja joiden mukaan jossakin sopimusvaltiossa näyttäisi tapahtuneen yleissopimuksen takaamien oikeuksien vakavia ja järjestelmällisiä loukkauksia

on tarjolla lainopillista apua valituksen tekemiseen eduskunta hyväksyy perustuslain yhdeksännenkymmenennenneljännen pykälän momentin mukaan valtiosopimukset ja kansainväliset velvoitteet jotka sisältävät lainsäädännön alaan kuuluvia määräyksiä tämä yleissopimus sisältää useita lainsäädännön alaan kuuluvia määräyksiä joiden vuoksi eduskunnan hyväksyminen sopimukselle on tarpeen tämän pöytäkirjan määräyksillä on vahva liityntä useisiin perustuslain perusoikeuksia koskeviin säännöksiin kolmastoista artikla antaa lapsen oikeuksien komitealle toimivallan tutkia yleissopimuksen vakavia tai järjestelmällisiä loukkauksia ja tämä koskee luonnollisesti perustuslain ensimmäisen pykälän ensimmäisessä momentissa säädettyä suomen

todetaan että suomi osallistuu kansainväliseen yhteistyöhön rauhan ja ihmisoikeuksien turvaamiseksi perustuslakivaliokunnan vakiintuneen tulkintakäytännön mukaan lähtökohtana on ollut että sellaiset kansainväliset velvoitteet jotka ovat tavanomaisia nykyaikaisessa kansainvälisessä yhteistoiminnassa

kaksisataakahdeksankymmentäviisi

tarkoitetun yleissopimuksen valinnaisen pöytäkirjan ja annettavaksi hallituksen esityksessä tarkoitetun selityksen

eduskunta hyväksyy muuttamattomana hallituksen

sisältyvän lakiehdotuksen

ykn lapsen oikeuksien sopimus on monessa suhteessa merkittävä asiakirja sen hyväksyminen ykn yleiskokouksessa kahdeskymmenes yhdettätoista tuhatyhdeksänsataakahdeksankymmentäyhdeksän oli huomattava merkkipaalu sillä se toi mukanaan vahvan kansainvälisen hyväksynnän sille että lapsuus on itsessään tärkeä eikä vain kulkua aikuisuuteen yhdistyneiden kansakuntien yleiskokouksen vuonna kahdeksankymmentäyhdeksän hyväksymä yleissopimus lapsen oikeuksista tuli suomessa voimaan kahdeskymmenes päivä heinäkuuta nyt käsittelyssä oleva yleissopimuksen valinnaista pöytäkirjaa koskeva esitys merkitsee tärkeää lisäystä kansainvälisen yhteistyön välineenä lasten aseman parantamiseksi pöytäkirjan voimaansaattaminen merkitsee että sopimusvaltion lainkäyttövaltaan kuuluvilla henkilöillä ja henkilöryhmillä on oikeus tehdä valituksia jos nämä katsovat sopimusvaltion loukanneen sopimuksen turvaamia lasten oikeuksia pöytäkirja mahdollistaa myös valtiovalituksen yleissopimuksen velvoitteiden takaamiseksi takaamiseksi arvoisa puhemies lapsen oikeuksia turvaavan nyt kansallisesti voimaan saatettavan pöytäkirjan taustalla on sopimusvaltioiden sitoutuminen noudattamaan yleisesti lapsen edun periaatetta sama periaate sisältyy nykyisellään myös lukuisiin suomalaisiin lapsioikeudellisiin lakeihin on erittäin hyvä asia että lapsen oikeuksia turvaavaa sopimusta tehostetaan valitus ja tutkintamenettelyjen avulla hallituksen esityksen myötä lainsäätäjä on tehnyt ja nyt tekee tärkeän arvovalinnan ja todellisen toimen lapsen riiston seksuaalisen hyväksikäytön aseellisiin selkkauksiin osallistumisen estämiseksi ja muiden yleissopimuksen takaamien oikeuksien turvaamiseksi

arvoisa puhemies tämä esitys on hyvä ja kannatettava ykn lasten oikeuksien sopimus on yksi merkittävimpiä sopimuksia itse toivon että tätä viestiä ja näitä toimenpiteitä voidaan viedä mahdollisimman laajasti eri maihin meillä suomessa tilanne on varmasti varsin verrattuna moniin muihin maihin mutta toki suomestakin varmasti löytyy niitä tilanteita joissa lapsen oikeutta esimerkiksi isään sekä äitiin voidaan vahvistaa tai pitää vahvistaa mutta oikeastaan se minkä halusin nostaa esille on on huoli siitä että sellaiset maat jotka ovat tässäkin sopimuksessa mukana katsovat läpi sormien tilanteita joissa lasten oikeuksia laiminlyödään tällä viikolla julkisuuteen nousivat niin kutsutut teepojat afganistanissa missä länsivaltojen sotilaat katsovat läpi sormien niitä julmuuksia joita siellä näille nuorille pojille tehdään minun mielestäni se on anteeksiantamatonta länsimailta että tällaisten sopimusten jälkeen toisissa maissa katsotaan läpi sormien tällaisia rikkomuksia itse toivon että näissä oltaisiin entistä määrätietoisempia niin että lasten oikeus kouluun mutta myös seksuaaliseen koskemattomuuteen säilyisi kaikissa

arvoisa rouva puhemies kun puhumme lasten oikeuksista puhumme todella tärkeästä asiasta ja tämä ykn lapsen oikeuksien sopimus on kuten täällä todettiin hyvin merkittävä asiakirja kaiken kaikkiaan me olemme viime aikoina puhuneet paljon myös yleisestä perheiden

esimerkiksi arvioita lapsivaikutuksista lapsiasiavaikutuksista hallitusohjelmassa mitä tässä muun muassa lapsiasiavaltuutettu omassa vahvassa puheenvuorossaan jonka hän esitti kesän alussa vaati me tiedämme että perheet ovat hyvin huolissaan me tiedämme että esimerkiksi kouluissa ollaan huolissaan säästötoimista varhaiskasvatuksessa ollaan erittäin huolissaan vain kaksi kättä liike on syntynyt ihmiset ovat olleet näyttämässä mieltään näitä päätöksiä kohtaan olisiko nyt aika käydä myös senkaltaista arvokeskustelua haluammeko todellakin näissä säästötalkoissa pistää meidän pienimpämme maksamaan

arvoisa rouva puhemies helppo yhtyä näihin edustaja viitasen äsken mainitsemiin asioihin ja voin kertoa että eilen ensi ja turvakotien liiton juhliessa seitsemänkymmentä vuotista taivaltaan yksi puhujista oli nimenomaan lapsiasiavaltuutettu tuomas kurttila joka erinomaisessa puheenvuorossaan listasi niitä asioita joista hän ja monet asiantuntijat lastensuojelun kentällä ja ylipäätään perhepolitiikan kentällä ovat huolissaan koskien hallituksen tekemiä linjauksia puhemies lasten oikeudet ovat aina meidän aikuisten velvollisuuksia ja sen takia emme voi vain ikään kuin kohautella olkia ja todeta että kyllä meilläkin täällä suomessa kaikki olisi kohdallaan niin kuin täällä todettiin meillä on varmasti verrattuna moneen muuhun maahan tilanne varsin hyvin hallinnassa ja olemme kehittäneet monia sellaisia asioita joista mielestäni on myös mallia muulle muulle maailmalle mutta emme samalla voi tuudittautua siihen että omassa maassa nämä ongelmat olisivat ratkaistut varsinkin kun katselemme nyt näitä hallituksen suunnitelmia jotka valitettavasti kohdistuvat hyvin monessa kohtaa samoihin perheisiin samoihin lapsiin pelkään kyllä itse että joissakin perheissä

saattaa olla ikään kuin se viimeinen niitti joka katkaisee kamelin selän ja ei ehkä jaksetakaan huolehtia siitä perheestä lapsista niin hyvin kuin tulisi sen vuoksi toivoisin todella että lapsiasiavaltuutetun huolet otettaisiin todesta puhemies me olemme kuitenkin tehneet paljon viime hallituskaudella toteutettiin iso sosiaalihuoltolain kokonaisuudistus jossa nimenomaan pyrittiin eheisiin palveluketjuihin perheiden kannalta olemme tehneet lastensuojelupäätöksiä uusia lakimuutoksia viime kaudella jotka vievät eteenpäin

arvoisa rouva puhemies tämä hallituksen esitys mikä nyt on eduskunnalle tuotu kertoo sen että tämä hallitus todellakin kantaa vastuuta lapsista ja kantaa vastuuta lasten oikeuksista se on ehkä asia joka vähän nolottaa että näitä asioita meillä ei ole aikaisemmin hoidettu kuntoon vaikka siihen todellakin olisi ollut mahdollisuus ja aikaa hoitaa näitä asioita kuntoon meillä ei ole esimerkiksi minkäänlaista vaatimusta ollut siitä jos puhutaan lasten seksuaalisesta hyväksikäytöstä se on esimerkiksi semmoinen lakimuutos joka täytyy saattaa voimaan tämän eduskunnan aikana siitä täytyy aina tulla ehdoton tuomio ja tämä on yksi askel siihen että me tunnustamme sen että lapset ovat huonossa asemassa lasten oikeudet ovat aikuisten velvollisuuksia aikuisten on aina asetettava lapset ykkösasiaksi kun mennään eteenpäin mitä muuta hallitus nytten tässä vaiheessa on esittänyt mehän emme vielä tiedä kaikkea mitä sieltä mitä sieltä on tulossa ja millä tavalla on sitten ajateltu hoitaa tämä sosiaalinen puoli mutta siitä olen täysin varma että tämäkään hallitus ei leipää lapsen suusta vie niin kuin eivät aikaisemmatkaan hallitukset ole vieneet mutta sen sijaan tämä antaa lapsille huomattavasti paremman oikeudellisen aseman tässä maassa tämä esitys tulee ehdottomasti poistamaan näitä tilanteita missä voidaan puhua oikeusmurhasta silloin kun puhutaan lapseen kohdistuneista

puhemies on pakko kuitenkin nyt puuttua edustaja tolppasen esittämiin näkemyksiin siitä että jotenkin ainakin ymmärsin että viittasitte siihen viime hallituskaudella ei esimerkiksi olisi tehty kaikkea mitä olisi voitu tehdä lasten suojelemiseksi sanotaan nyt vaikkapa väkivallalta tämän käsityksen haluan kyllä jyrkästi entisenä peruspalveluministerinä kiistää meillä esimerkiksi juuri viime kaudella tehtiin iso selvitystyö lastensuojelun epäkohdista johtuen niistä traagisistakin tilanteista joita valitettavasti tässä valtakunnassa tapahtui tuo selvitys joka tehtiin ylisosiaalineuvos aulikki kananojan johdolla oli erinomainen työ siitä on paljon viety jo eteenpäin asioita muun muassa se että mikäli epäillään lapseen kohdistunutta väkivaltaa siitä on välittömästi ilmoitettava suoraan poliisille ja jos nyt ymmärsin ja muistan oikein arvoisa puhemies niin nämä lakimuutokset täällä eduskunnassa hyväksyttiin varsin isolla enemmistöllä eli kyse ei ollut pelkästään tuolloin hallituksen

arvoisa rouva puhemies pari huomiota tähän keskusteluun ensinnäkin kuten äsken edustaja tolppanen mainitsi puheenvuorossaan tämän esityksen olevan hyvä kannatan sitä nyt lämpimästi mutta pari huomiota tästä lasten tilanteesta sosialidemokraattisten edustajien suusta on kuulunut kyllä

sellaista tekstiä jota on syytä kommentoida on totta että meillä on taloustilanteen takia vaikeuksia yhteiskunnan eri tasoilla on lapsiperheissä on yksineläjillä on on vanhuksilla vaikeuksia se on selvä asia mutta kumpaa me haluamme ja kumpaa te haluatte arvoisat kollegat jäämmekö tämän ongelman kanssa märehtimään ja voivottelemaan kuinka huonosti meillä menee ainoa keino tästä ulos pääsemme on saada meidän työllisyystilanne paranemaan uusia työpaikkoja koska esimerkiksi lapsiperheille ainoa todellinen menestyksen tae on se että vanhemmat saavat käydä töissä pitää hyvää huolta lapsistaan jos me jäämme näiden avustusten suuruuksista kiukkuamaan se on loputon tie ainoa tie on parantaa tätä yhteiskunnan

tästä teemasta käytiin eilen aika pitkä keskustelu olemme samaa mieltä että työpaikkoja tarvitaan lasten äideille ja isille mutta siksi me juuri ihmettelimme miksi hallituspolitiikka tässäkin suhteessa talouspoliittisesti on sen verran lyhytnäköistä että välttämättä valitettavasti niitä työpaikkoja ei synny kun ihmisten ostovoimaa leikataan taloutta kuristetaan se kierre voi olla aivan päinvastaiseen suuntaan moni talousnäkökulmastakin asioita katsova sanoo että nimenomaan nämä leikkaukset vaarantavat suomen talouskehityksen

suomi on selvitysten luvattu maa ja henkilökohtaisesti toivon että selvityksistä päästään ripeästi toimenpiteisiin ja päästään eteenpäin niin kuin lasten osalla on päästykin mutta että se sama tie jatkuisi eteenpäin edustaja heinäluoma kysyi viharikoksista ja siitä pitäisikö niiden rangaistusasteikkoa nostaa pitäisi se on täysin yksiselitteinen asia lahden tapahtumista mitä viime yönä on ollut juuri tässä kuulin että onko se nyt ollut lahdessa sitten kouvolassa on ollut suomen lippu siellä ja ku klux klanin vaatteet päällä yhtä aikaa ne eivät kuulu yhteen ne eivät kuulu yhteen nämä ovat ehdottomasti tuomittavia asioita ne ovat kuvottavia asioita sellaisesta käyttäytymisestä suomalaisten on päästävä pois asiat pitää pystyä hoitamaan puhumalla ja varsinkin tässä asiassa pakolaiskriisissä mikä meillä on me tarvitsemme paitsi yhteistyötä meillä myöskin yhteistyötä euroopan unionin kanssa me emme yksin pysty tätä tätä asiaa hoitamaan

arvoisa puhemies hieman on erikoista kuunnella tällä viikolla keskustelua kuinka sosialidemokraattiset ministerit ensin haukkuvat kaikki koulupuolella tapahtuvat säästöt he itse tekivät viime kaudella opetusministerikaudellaan vielä kovemmat säästöt ja täällä nyt annetaan sellainen kuva että tämä maa

ministeri huovisen ja ministeri viitasen jäljiltä tämä maa on tässä tilanteessa ja joita on tehty ei vastuu kuulu tälle hallitukselle vaan ennen muuta teille entinen ministeri huovinen teidän aikananne on niitä toimenpiteitä tehty teillä oli valta neljä vuotta ja silloin oltaisiin voitu tehdä sellaista politiikkaa että huostaanottoja ei olisi tullut minä pidän hyvänä sitä että nyt määrätietoisesti edetään näissä asioissa ja uudistetaan sillä kyllä velka on myös yksi epäreiluin asia meidän lapsia ja tulevia lapsia kohtaan se on heidän maksettava

arvoisa puhemies kun nyt historiaa sitten jälleen kerran katsotaan edustaja heinonen haluaa katsoa niin on hyvä muistaa että kokoomus on ollut hallituksessa vuodesta kahdeksankymmentäseitsemän lähtien yhtä pientä taukoa lukuun ottamatta lähes kolmekymmentä vuotta luulen että meillä ei ole yhtään ongelmaa jonka syntymiseen kokoomus ei olisi myötävaikuttanut mutta nyt kysymys siitä miten tässä tilanteessa toimitaan ei tässä syyllisiä kaivata vaan ratkaisuja niihin ongelmiin joissa me kaikkein olennaisin asia ja sitten tullaan tähän että hallitus on itse ilmoittanut tälle salille että se tekee näitä vaikutusarvioita minä esitin mielestäni ihan asiallisen kysymyksen teille arvoisa edustaja heinonen ja muillekin läsnä oleville hallituspuolueiden edustajille onko teillä tietoa että kun ne on on luvattu tänne muun muassa pääministerin suulla niin tekeekö niitä joku ja koska niitä voisi nähdä kun tehdään näin valtaisat muutokset jotka tulevat monelta eri kantilta katson vain sähköpostia sekä eläkeläisiltä että lapsiperheiltä siellä on todella järkyttyneitä ihmisiä jotka kertovat miten nämä kaikki leikkaukset yhdessä

puhemies nyt on peruslinjauksia vasta tehty ja itse asiassa ei näitä päätöksiä vielä ole tehty edes mihin edustaja heinäluoma viittasi esimerkiksi työajan pidentämisestä tai muusta niitä ei itse asiassa edes hallitus voi tehdä vaan jos ne niihin päätyvät lomarahojen leikkaukset tai tai muut mutta tämä hallitus nyt ensimmäistä kertaa kolmen puolueen vahvana yhteisrintamana lähtee siitä että tämän maan velkaantuminen pitää taittaa täytyy saada kasvua aikaan sitä kautta lisää verotuloja ja kun tulee lisää verotuloja tulee valtiolle lisää rahaa ja kun tulee lisää rahaa niin saadaan myös kannettua huolta jokaisesta suomalaisesta entistä paremmin itse olen vahvasti sitä mieltä että kun tässäkin asiassa jota nyt tänään käsittelemme puhutaan myös kaikista maailman lapsista niin meillä suomessa tilanne on tällä hetkellä varsin hyvin

arvoisa puhemies edustaja heinosen puheenvuorosta on vähän vaikea ottaa selvää koska ensin hän syyttää minua kaikista suomalaisten lasten huostaanotoista ja sitten hän toteaa että meillähän on asiat täällä varsin hyvin lasten osalta että jos nyt ensin päättäisitte mitenkä päin se nyt oikein on ja aika paksua sanoisin että te syytätte huostaanottotilanteesta entistä ministeriä kun te kun te olette tekemässä linjauksia jotka edelleen tulevat heikentämään kaikkein heikoimmassa asemassa olevien lapsiperheiden asemaa tässä maassa sen on muun muassa lapsiasiavaltuutettu todennut sen ovat todenneet thl ja lukuisat asiantuntijajärjestöt eli ei tarvitse uskoa huovista tässä vaan voi kuunnella näitä asiantuntijoita

puhemies se on totta mikä on tällä hetkellä tilanne ja sen takia on hyvä katsoa mitä on tehty viime kaudella me emme ole ole täällä olleet välikysymyksiä tekemässä viime kauden politiikasta taikka syyttämässä viime kautta me kannoimme silloin vastuuta me kannamme nyt vastuuta ja tämän hallituksen toimia